Arvoisa puhemies, kyseessä on erittäin vaikea kysymys, jossa vastakkain ovat yhtäältä kansalaisten henkilötietosuoja ja toisaalta terrorismin torjunta ja kansalaisten oikeus turvallisuuteen.

Samaan aikaan on kuitenkin muistettava kansalaisten perus ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Äänestin sopimusta vastaan, sillä sopimuksessa esiintyy puutteita, joita en voi mitenkään hyväksyä. Näen ongelman ensinnäkin matkustajarekisteritietojen laajasti määritellyssä käyttötarkoituksessa.